Arvoisa puhemies, yhdyn täysin kollega Mannerin esittämään huoleen hiilinielujen laskentatavasta. En puhu siitä sen enempää. Sen sijaan totean, että olen yllättynyt siitä, että me täällä Euroopassa ajattelemme ikään kuin Kioton mallinen strategia päästökattoineen olisi ainoa tapa pelastaa ilmasto. Tulosten valossa se ei sitä ainakaan ole, joten ihmettelen miksi yhä pidämme siitä kiinni. Tilastoja katsomalla selviää, että USA esimerkiksi on viime vuosikymmenen aikana vähentänyt päästöjään tehokkaammin kuin Kiotoon sitoutunut EU. USA ja suuret päästäjät ovat hylänneet tämän mallin, samoin Japani, Venäjä, Australia ja viimeksi Kanada, joka perusteli poisjäämisensä Kioton tehottomuudella. Ympäristöministeri Kent totesi, jos Kioto on jotakin, se on este, este tehokkaammalle ilmastopolitiikalle.

Me pelastimme mallin, josta pidämme epätoivoisesti kiinni. Mutta sillä mallilla ei ole globaalia tukea. Vain yhdeksän maata on samassa rintamassa EUn kanssa päästöjä vähentämässä. Kioto kattaa 15 prosenttia globaaleista päästöistä. Eikö tämän pitäisi herättää tämä talo vaatimaan oikeita tuloksia? Nyt kun me etsimme yhteistä uutta sopimusta kaikille, EUn on luovuttava omista pakkomielteistään. Me siis tarvitsemme tilalle jotain kattavampaa, parempaa. Vasta sitä voidaan kutsua tehokkaaksi politiikaksi.